Tällä sopimuksella me autamme Palestiinan alueen talouskehitystä, vähennämme alueen köyhyyttä ja edesautamme siten myös poliittista vakautta alueella. Kaupalla voidaan edesauttaa talouden ja sosiaalisten asioiden kehittymistä Palestiinan alueella Gazassa ja Länsirannalla. Euroopan unionin tulee jatkossakin olla vahva toimija ulkopolitiikassa ja erityisesti naapurivaltioiden suhteen. Kauppa on meidän vahvin politiikan välineemme. Euroopan unionin tuleekin miettiä kauppapolitiikan linjauksia aina kokonaisuutena yhdessä Euroopan arvojen ja demokraattisten periaatteiden kanssa.